Arvoisa puhemies, meidän on jälleen kerran korostettava Euroopan unionin pitkäaikaista sitoutumista kuolemantuomion vastustamiseen kaikissa tapauksissa ja olosuhteista riippumatta.

Vaikka molemmat ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin, emme me kuitenkaan voi hyväksyä heidän teloittamistaan.

Meidän on vietävä viestiä eteenpäin, jotta Intia edelleen lykkäisi kuolemantuomioiden täytäntöönpanoja ja työskentelisi koko kuolemantuomion lakkauttamiseksi. Tämä on tärkeää, jotta ihmisoikeudet voisivat toteutua täysimääräisinä Intiassa.